tässähän on kysymys tämmöisestä varsin teknisestä euroopan unionin euroopan unionin säännöksen toimeenpanemisesta suomessa sen sijaan jos miettii sitä että meillä viime aikoina on kyllä postista puhuttu varsin paljon ja tietenkin liittyen enimmäkseen näihin postin palkitsemisjärjestelyihin haluaisin tässä yhteydessä kun tässä on kysymys pakettien liikkuvuudesta rajan yli tuoda esille sen että viime päivinä kansalaisia on hämmentänyt erityisesti se millä tavalla meillä suomessa kirjeet ja myöskin paketit ja muut löytävät sitten sinne kansalaisille ja kuinka kauan postien perille toimittamisessa kestää tämä on minun mielestäni sellainen seikka että toivoisin että vastaava ministeri siitä erityisesti kävisi nyt neuvotteluja postin kanssa koska tällä hetkellä tämä on myöskin kansalaisia huolettava seikka tärkeitä kirjeitä ja esimerkiksi erilaisia vaikkapa viranomaisasiointiin ja ja vastaaviin liittyviä

etuuksien menetyksiä siinä mielessä toivoisin että erityisesti tähän postien perille saapumiseen ja niihin aikarajoihin kiinnitettäisiin nykyistä suurempaa huomiota tämä on asia mikä tällä hetkellä kansalaisia todella paljon puhututtaa

halutaanko tästä käydä debattia

arvoisa rouva puhemies postin tiimoilla on käyty keskustelua työntekijöiden palkoista ja johtajien palkoista ja kannustimista niistä on helppo puhua ja sen takia minäkin niistä puhun mielestäni on aivan selvää että nämä ylimmän johdon kannustimet eivät ole olleet kohdallaan vika ei ole tietystikään toimitusjohtajan joka on saanut sen mitä on sovittu tietystä suorituksesta maksettavan vaan vika on postin hallituksen joka on tehnyt aivan liian löperöt kriteerit kriteerit näille ylimmän johdon palkkioille postin toimitusjohtaja tienaa palkkioineen semmoisen miljoonan vuodessa yli kahdeksankymmentätuhatta euroa kuussa ajatelkaa kahdeksankymmentätuhatta euroa kuussa kun pääministeri tienaa ehkä viisitoistatuhatta ja sitran johtaja jonka on paljoksuttu tienaa ehkä parikymmentä tuhatta mutta postin toimitusjohtaja tienaa kahdeksankymmentätuhatta euroa kuussa näine kannustimineen eihän tässä ole mitään järkeä mutta vika ei ole hänen vika on postin hallituksen mutta nyt kun tämä helppo asia on puhuttu haluan myös kiinnittää huomiota siihen vaikeampaan asiaan mitä tehdä postille tilanne on hyvin ristiriitainen jos jatketaan nykyiseen malliin ei sallita sopeutustoimia ei olla valmiita laittamaan lisää valtion rahaa näihin perustehtäviin niin silloinhan me olemme umpikujassa

tällä linjalla tällä reitillä tällä polulla pysy pystyssä ja näin ollen esillä on ollut paljon keskustelua siitä pitäisikö jollain tavoin jakaa niin että tietyt tehtävät perustehtävät joissa ehkä veronmaksajien rahoja käytetään hoidetaan täällä ja sitten nämä muut tehtävät hoidetaan erillisessä yksikössä

paatero oli paikalla kun viimeksi katsoin siihen suuntaan nyt näen vain hymyilevän edustaja guzeninan

anteeksi myös edustaja lindtmanin mutta olisin omistajaohjausministeri paaterolta halunnut kysyä että kun hallitus on ymmärtääkseni asettanut työryhmän pohtimaan tätä peruskysymystä mitä tehdä postille niin

rouva puhemies todellakin puhumme postista tämä hallituksen esitys liittyy rajat ylittäviin pakettipalveluihin mutta perussuomalaisten mielestä on erittäin tärkeää että meillä täällä rajojemme sisällä posti liikkuu sujuvasti ja ihmiset saavat heille heille lähetetyt kirjeet ja lehdet on todella ikävää että posti viipyy kirjeissä menee laskuja ja muutakin tärkeää tietoa ihmisille ja kirjeen viipyminen voi aiheuttaa suuria vaikeuksia kun se ei mene sinne postilaatikkoon ja tätä tapahtuu niin maakunnissa kuin myös kaupungeissa esimerkiksi espoossa joutuu joskus kohtuuttomasti odottamaan sitä postin saapumista puuttuu myös postinjakelijoita se on se kylmä totuus

ollaan polkemassa tämä on kerrassaan käsittämätöntä ja on hyvä asia että asia on noussut julkisuuteen aina silloin tällöinhän näitä nousee esille ja täällä niistä sitten keskustellaan mutta toki vaaditaan myös toimia sen eteen että tällaisia väärinkäytöksiä ei tapahdu jatkossa ja pidetään työntekijöiden puolia huolissani olen yt aallosta mikä

arvoisa rouva puhemies maaseudulla kun asuttiin meillä oli aikanaan sanonta että asuimme niin syrjässä että aikamerkkikin tuli postissa mutta siihen aikaan se toki tarkoitti että tuo aikamerkki tuli sentään seuraavana päivänä postin kautta tänä päivänä posti ei tule edes joka päivä se tulee yhä harvemmin ja vähän useammin miten miten sattuu tässä on kyse siis hyvin teknisestä asiasta niin kuin edustajakollega essayah tuossa edellä totesi mutta kollegani edustaja zyskowicz nosti esille sen miten postissa on palkittu sen korkeinta johtoa itse asiassa omasta mielestäni isoin ongelma näissä palkitsemisissa on tietysti ollut niiden yltäkylläisyys niin kuin edustaja zyskowicz esille toi mutta myös se että johtoa palkittiin tilanteessa itse yhtiön ongelmat ovat ratkomatta eli johtoa palkittiin ja yhtiö meni entistä huonompaan kuntoon ja ja postinjako ei onnistunut ja samaan aikaan itse asiassa työntekijöiden palkkojen leikkauksista on puhuttu

miten hän on ratkomassa näitä postin perustavaa laatua olevia ongelmia joihin edustaja zyskowicz edellä puuttui sillä itse en usko siihen pääministeri antti rinteen ajatukseen että postinjakajat ryhtyisivät kurkkimaan ikkunoista niin kuin tässä edellä tuotiin ja kyselemään onko kaikki hyvin kyllähän joku kai sanoi siinä samalla menisi jo siviilitiedustelukin postinjakajien toimesta eli annetaan postin keskittyä postin työhön ehkä jos halutaan pohtia mitä muuta siinä voisi olla niin se voisi voisi pitää mielestäni sisällä pakettien ja kirjeiden ja lehtien jakamisen yhtenä jakeluna esimerkiksi kerran vuorokaudessa tai sitten lisätyönä jos halutaan sentyyppisiä en itse ole nähnyt kovin luontevaksi sitä ruohonleikkuutakaan mutta esimerkiksi ruoka tai kauppakassipalveluiden tai tämäntyyppisen

itse toivoisin että ministeri paatero jossain vaiheessa avaisi sitä millä tavalla rinteen hallitus on ratkomassa postinjakelun ongelmat että me maaseudullakin saamme jatkossa kirjeet lehdet ja muun postin edes kerran viikossa mielellään jokaisena arkipäivänä
toivon että edustajat nyt pitäytyvät tässä itse mietinnön sisällössä joka koskee rajat ylittäviä pakettipalveluita koskevan euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ja niin edespäin asiasisältöä tämän lain lähetekeskustelussa käytiin jo hyvin laaja postikeskustelu

arvoisa puhemies joudun kyllä tuottamaan pienen pettymyksen vaikka pyysitte kohteliaasti kyllä kyllä nyt täytyy tätäkin voida hieman hieman kommentoida ja tämä liittyy kyllä hyvin vahvasti postiin tuossa tuossa kerrottiin esimerkiksi edustaja heinonen esitti sen ajatuksen että muita peruspalveluita voitaisiin tuottaa siinä ohessa kaikki kaikki jakelut itse mietin että ainakin nykyisillä toimitusajoilla saattaa olla niin että se maito olisi jo hapantunut matkalla mutta tämä ei ole postinjakajien vika tämä täytyy nyt muistaa ettei syyllistetä vääriä tahoja eli tämä ei ole henkilökunnan vika siellä on hyvin vähän henkilökuntaa itse joskus näenkin heitä kun autolla tulevat jakamaan postia ja ovat kovin kiireisen oloisia ennen tosiaan kulkivat pyörällä ja ehtivät hieman rupatellakin

kuten edustaja zyskowicz sanoi toimitusjohtaja saa kahdeksankymmentäkaksituhatta euroa palkkaa kuukaudessa postinjakajan keskipalkka on miettikää kaksituhattakaksisataa euroa toimitusjohtaja saa kuukaudessa kahdeksankymmentätuhatta euroa enemmän

että me täällä nyt päivittelisimme tätä asiaa vaan kysymyksessä on valtion omistama yhtiö ja meidät kansanedustajat on valittu tänne että me voimme tuoda kansan äänen esille kyllä meidän täytyisi tähän asiaan puuttua jotta meillä postilähetykset toimivat ajanmukaisesti voin kertoa esimerkin siitä kuinka itse tässä nyt kaksi päivää pyydystin pakettia kävin neljässä eri osoitteessa siinä postiosoituslähetyksessä joka tuli tekstiviestissä oli kaksi eri osoitetta kävin niissä molemmissa ja he eivät tienneet missä se paketti on no onneksi minulla on auto ja olen terve ja minulla on varaa liikkua mietin siinä oli äitikin toisella reissulla mukana ja sanoin äidilleni että miten joku ikäihminen tässä minun tilanteessani toimii neljännestä paikasta minä sen paketin löysin miten hän olisi toiminut kun ei näe kunnolla löysin sieltä seinästä puhelinnumeron että kyllähän meidän täytyy jotain tehdä tämä on peruspalvelu postista joudutaan tilaamaan monenlaisia asioita tuosta rajat ylittävästä sanon kuitenkin sen että esimerkiksi tulliposti on tärkeä asia siinä mielessä että rajat ylittävässä liikenteessä meillä monenlaista tavaraa liikkuu kuten laittomia tuotteita yksi asia mikä meillä on nykyisin ongelmana on kansainvälinen huumausainerikollisuus ja tullipostissa tehdään valtavan hyvää työtä

puhemies täytyy kiittää edustaja meriä hyvinhän pysyi paketti koossa eli olen samoilla linjoilla edustaja meren kanssa siitä että ei tämä ole yksinomaan vain postin asia meidän lisääntynyt nettikauppa tarkoittaa sitä että sitä että meillä on aivan massiivinen pakettien räjähdysmäinen lisääntyminen ja toivoisinkin että kun

näitä asioita käsittelee niin hän rupeaa keskustelemaan kontra tullin kanssa myös siitä kuinka saamme ensinnäkin valvonnan tähän pakettiliikenteeseen kuinka siitä tehdään sujuvaa postin kautta niin että ne paketit tosiaan löytävät ikäihmisen siellä missä ikäihminen asuu eikä tarvitse sitä neljän paikan ajomatkareissua tehdä niin kuin edustaja meri tuossa kuvasi on kuitenkin oleellista että ainakin nyt näitten reaktioiden mukaan posti on taas jälleen lisäämässä henkilöstöään aina välillä on ytitä ja irtisanotaan minkä johdosta sitten nopeasti jo reagoidaan niin kuin pari vuotta sitten kun lisättiin yhtäkkiä taas lisää olisi todella tärkeää että postin organisaatiossa ja nimenomaan johdossa huomioitaisiin se että tehdyn päätöksen seuraamukset ovat joko kansalaisille mieliksi taikka eivät ja nyt ollaan menty vuositolkulla niin että posti ei ole pystynyt tyydyttämään kansalaisten mielipiteitä toki ei pidä sekoittaa sitä että meillä on jakeluyhtiöitä joidenka vääriin osoitteisiin toimittamista kirjeistä liian usein syyllistetään että se on postin vika on kaksi eri asiaa kun on jakeluyhtiöitten käyttämä massiivinen organisaatio joka ei osaa jakaa niin tehokkaasti ja oikein oikeilla osoitteilla kuin posti me puhumme palkoista täällä ja varmasti tässä kohtaa voi jokainen hieman katsoa ovatko ovatko palkat silloin kohdillaan jos valtionyrityksessä henkilöstö tienaa murto osia ja johto kuorii niin sanotusti kermat päältä mutta on pakko myös edustaja heinosen näkemystä siinä mielessä avartaa ja olla samaa mieltä että kyllä meillä on toimia joita voidaan yhteiskunnan voimavaroin auttaa vanhuspalveluiden osalta juuri nämä heidän asumistaan tukevat toimet joita voisi olla vaikkapa ruokalähetysten toimittaminen voisimme ajatella että pienissä asumislähiöissä myös olisi postitoimisto jos meillä olisi siellä postissa riittävästi toimenpiteitä joita me voimme tuottaa silloin tämä palvelusektori voisi pienillä paikkakunnilla pysyä

muistutan vielä asian aiheesta

arvoisa rouva puhemies tämä postilain muutos on varsin varsin pieni ja ja koskee nimenomaan rajat ylittävää pakettijakelua ja haluan todeta että tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen ja siitä asiasta olemme samaa mieltä mutta tämä keskustelu on hieman laajentunut en halua ottaa kantaa postin johdon palkkioihin ja palkitsemisiin jotka ovat aivan kohtuuttomia olleet haluan sen vain todeta mitä sitten tehdään postille varmaan me palaamme tässä salissa vielä useamman kerran tähän kysymykseen ja se on aiheellinen kysymys miten posti selviää tulevaisuudessa niistä velvoitteista mitä postille on silloin ne pitää jakaa oikeastaan kahteen osaan omistajaohjaukseen mitä tulee posti oyhyn se kuuluu omistajaohjausministeri paaterolle ja sitten postinjakeluun mikä on taas

ministeri marinin alaisuuteen

haluan todeta sen että tähän on tavallaan otettu jo hallitusneuvotteluissakin kantaa hallitusohjelmassa on muun muassa että postilakia ja sen toteutumista tarkastetaan säilyttäen yleispalveluvelvoite ja että selvitetään kokonaisvaltaisesti vaihtoehtoja postin ja sanomalehtien jakelun turvaamiseksi koko maassa moniäänisen tiedonvälityksen varmistamiseksi nämä ovat hyviä lähtökohtia ja itse toivon että ministerit

sanon vielä lopuksi sen että posti on sellainen asia johon varmasti palaamme vielä vielä monta kertaa tässä keskustelussa

puhemies tästä on hyvä jatkaa mihinkä edustaja torniainen päätti asia on todellakin hyvin moniselitteinen ei ehkä tämä juuri nyt käsittelyssä oleva mietintö mutta kaikkinensa tämä kysymys on kyllä on kyllä todella haasteellinen sehän on ihan totta että kun tämä rajat ylittävä liikenne koko ajan kasvaa niin tavaralähetysten volyymi kasvaa ja sitä kautta siinä on kyllä liiketoimintaa olemassa mutta kun itsellänikin oli mahdollisuus käydä tutustumassa pirkkalassa uuteen dhln toimipisteeseen niin ymmärsin kyllä että se on myös aika tehokasta toimintaa miten siellä tänä päivänä toimitaan siinä kilpailussa ei ihan helppo ole kyllä pärjätä niitä kansainvälisiä toimijoita vastaan jotka jotka globaalisti kykenevät hyvin tehokkaasti mistä tahansa paikasta mihin tahansa paikkaan paikkaan lähettämään lähetyksiä samaan aikaan postin pitäisi tietysti vastaamaan myös näihin kansalaisten toiveisiin joita tässä on jo käyty läpi varmasti tämä asia täytyy jotenkin yleispalveluvelvoitteen kautta kyetä hoitamaan että postin kulku muuttuu nykyistä säännöllisemmäksi mutta on myös selvää että näitten asioiden yhdistäminen on vaikeaa

postin hallitukselle eikä eikä johdolle eikä myöskään poliittisille päättäjille sanon kuitenkin lopuksi

että jos odotetaan että muut tulevat vastaan ja haetaan sellaisia malleja joissa kustannuksia säästetään niin kyllä silloin johdon pitää itse näyttää ensin esimerkkiä muuten siitä asiasta ei tule yhtään mitään

arvoisa puhemies kusti polkee mutta posti ei kulje enää samalla tavalla kuin aikaisemmin on melko hupaisaa kun joitakin vuosia sitten posti silloinen itella muutti nimensä takaisin postiksi kun itella ei ei kuvannut tätä heidän toimialaansa vaan se oli postin toimiala ja nyt välillä tuntuu kun kuuntelee keskustelua että se ei olekaan se postin toimiala mikä heitä kuvaa parhaiten

miten suhteutuu postin yleispalveluvelvoite kilpailtuihin markkinoihin posti on kilpailija markkinoilla joilla muilla ei ole yleispalveluvelvoitetta ja se on itse asiassa ongelma minun ymmärtääkseni tämäkin muutos meidän postissa on lähtenyt tästä salista joten katseet kääntyvät kyllä myöskin tänne tämän asian osalta tämä ei ole postin vika vaan nimenomaan eduskunta nämä lait säätää puhumme kuitenkin valtionyhtiöstä toivon kuitenkin että postia ei ei tässä hankalassa tilanteessa jossa heidän pitää niin hoitaa kirjeet kotiin kuin kilpailla pakettimarkkinoilla työnnetä vanhuspalveluihin koska sinne he logistiikan asiantuntijat eivät kuulu vaan nimenomaan koulutetut hoitajat

rajat ylittävät paketit kulkevat tiettyjen samojen sääntöjen ja sapluunoiden mukaan ja ja luotettavuus on siinä ykkönen ja koko eun alueella yhteiset sapluunat arvoisa puhemies keskustelussa edustaja zyskowicz kiinnitti huomiota postin johdon suuriin palkkioihin ja edustaja heinonen kiinnitti huomiota siihen että jotkut toimijat ovat voittaneet kilpailussa kilpailussa markkinaosuuksia postilta ja viittasi esimerkiksi näihin kahteen asiaan haluaisin tuoda seuraavan näkökulman ensinnäkin edustaja zyskowicz on selvää kuten te totesitte että näistä palkkioista päätökset on tehnyt postin hallitus mutta arvoisa puhemies se mikä mahdollisti nämä päätökset oli vuonna kaksituhattakuusitoista kokoomuksen ollessa hallituksessa eli myöskin teidän

hyväksymänne omistajapoliittinen periaatepäätös jossa posti siirrettiin pörssiyhtiöihin verrattaviin yhtiöihin omistajaohjauksen kategoriassa tämän jälkeen pelkästään peruspalkka nousi bonuksista puhumattakaan eli kyllä omistajalla kaksituhattakuusitoista tehdyllä päätöksellä oli vaikutus siihen mikä postin toimitusjohtajan palkka on joka on varmasti meidän kaikkien mielestä liian suuri siinä taustalla oli edellisen hallituksen tekemä omistajapoliittinen linjaus ja tämä postin siirto sitten edustaja heinosen huoli siitä että posti menettää

kannattavia osia liiketoiminnastaan ja joutuu itse kantamaan sitten yleispalveluvelvoitteen mukaiset kannattamattomat

osuudet on totta että tämä järjestelmä heikentää postin mahdollisuutta vastata tähän isoon muutokseen ja murrokseen mutta arvoisa puhemies edustaja heinonen tässä taustalla on teidän viime vaalikaudella hyväksymänne laki siitä että postin kilpailua postin kilpailua avattiin avattiin nimenomaan tällä tavalla ja monille osille monille osille ei edustaja heinonen tullut edes tarjouksia koska ne olivat kannattamattomia siitä huolimatta posti joutuu ne

nämä kaksi asiaa on hyvä huomioida ja kyllä se tilanne jossa nyt tätä yritetään ratkoa ei ole helpoin mahdollinen

eivätkä nämä nämä jotkut aikaisemmin tehdyt päätökset sitä helpota mutta katsotaan eteenpäin uskon että ministeri paatero antaa tässä jossain vaiheessa katsauksen siitä missä postin uudistaminen menee
täällä on kaksi puheenvuoroa vielä tähän meillä loppuu puolelta istunto ja täällä on muitakin asioita vielä käsiteltävänä otan nämä kaksi puheenvuoroa ja sitten me keskeytämme tai

arvoisa puhemies ihan hyvä että täällä tämä postin asema on jälleen käsittelyssä ja yhdyn niihin arvioihin että toimintaympäristö on jo vuosia ollut myllerryksessä se on suuressa muutoksessa ja haasteet ovat kertakaikkisen isot täällä ihan hyvin peräänkuulutettiin sitä että jollain tavalla meidän on myös yhteisesti pohdittava sitä miten tulevaisuudessa turvaamme sen että kansalainen saa asianmukaisesti oman postinsa ja että toisaalta tämä sanomalehtien jakeluasia saadaan asianmukaisesti järjestykseen kaiken kaikkiaan puhemies alun perin pyysin tämän puheenvuoron siksi että kokoomus täällä niin kovasti peräänkuulutti ministeri paateroa tänne tai ihmetteli että ei ole salissa juuri nyt uskoisin kyllä että paatero varmasti jatkossa tulee tulee asioita lisääkin avaamaan minä haluaisin puolestani sanoa että minä olin hyvin tyytyväinen ministerin toimintaan siinä kun ihan oikein tuli tämä iso keskustelu siitä että postin työntekijöillä henkilöstöllä oli ihan mahdoton tilanne edessään mittavia leikkausesityksiä palkkoihin näiden työsuhde etuuksien tai sopimusten vaihtojen nimissä minusta se oli kohtuuton tilanne ei ollut ollenkaan ihme että siellä suuri huoli oli ja kyllä oma myötätuntoni täysin on postin henkilöstön puolella ihan ehdottomasti mielestäni oli hyvä että paatero puuttui silloin ministerinä tähän asiaan se oli ainoa oikea tapa ainoa oikea mahdollisuus

näitä asioita vielä isosti käsittelemään ja että omistajapoliittiseen ohjaukseen on mielestäni tarkoitus tehdä tehdä muutosta tältä viime kaudenkin kokoomuksen kohtuullisen löysältä linjalta haluan kiittää myös edustaja lindtmania siitä että hän aika hyvin rauhallisesti ja asiallisesti avasi taustaa myös tälle kritiikille minkä kuulimme kokoomustahoilta että kyllä siellä taitavat olla kokoomuksen omat päätökset myös osaltaan vaikuttamassa näihin

arvoisa rouva puhemies tästä rajat ylittävästä postiliikenteestä haluaisin kertoa lyhyen esimerkin kun tarvitsin omaan autooni semmoisen osan joka maksaa suomessa varaosaliikkeessä noin kaksi euroa niin ajattelin niitä kiinassa kiinasta niitä sai sata kappaletta sillä kahdella eurolla ja minä tästä innostuneena tilasin kaikkia muitakin erilaisia kahden euron paketteja noin kaksikymmentä ja ne neljänkymmenen euron ostokset tulivat paketeittain eri päivinä minulle kotiin jos jos nyt kahden euron osan hinnalla niitä saa kiinasta sata ja ne vielä posti kantaa samalla rahalla meidän omaan postilaatikkoon niitä tuli sitten parin kolmen viikon ajan niin kyllähän jotakin tälle pitää tehdä

rajat ylittävä posti ei kyllä niin kuin kovin kovin hyvää jotain rajaa tähänkin pitää saada haluaisin kommentoida kun tämä keskustelu laajeni että itse näkisin että posti on minun mielestäni valtiollista toimintaa ja mielestäni on aika kummallista että nyt puhutaan palkkojen alentamisesta postialan ammattiunionin sivuilta lainaamastani tekstistä voi päätellä että posti on maksanut suomen valtiolle osinkoja sataneljäkymmentä miljoonaa euroa viimeisen neljän vuoden aikana meidän pitää itse mahdollistaa se että posti toimii ikään kuin valtiollisena toimena täällä edelleenkin pidän hämmästyttävänä esimerkiksi sitä että passit haetaan nykyään r kioskilta

tämä toiminta

valtionyhtiönä eikä ajeta sitä semmoisen kilpailun alle ja jotakin pyörii mielessä vielä

postin logistiikkaosasto on on lähtenyt mielestäni epäterveelliseen kilpailuun yksityisen kuljetusyrittäjyyden kanssa ja sitä hämmästelen ja ihmettelen pidän todennäköisenä jopa sitä että näitä logistiikka alan kuljetusten tuloksia on parannettu hiukan

kirjepostin kustannuksella ei muuta kiitoksia